pääministeri, on helppoa olla kanssanne samaa mieltä siitä, että meidän on vahvistettava Euroopan kilpailukykyä, talouskasvua ja sisämarkkinoita, koska vain vahvalla taloudella pystymme turvaamaan ihmisten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden Euroopassa. Varmasti yksi Euroopan suurimmista, ellei suurin saavutus on se, että meillä on yhteinen 500 miljoonan ihmisen sisämarkkina alue, joka perustuu yhteisiin demokraattisiin arvoihin. Olen hyvin iloinen siitä, että puolustitte näitä demokraattisia arvoja, mutta tosiasia on, että valitettavasti osa EUn jäsenmaista on viime vuosina alkanut liukua pois yhteisesti sovituista arvoistamme ihmisoikeuksista, vapaudesta, kansanvallasta, tasa-arvosta ja oikeusvaltiosta, johon kaikki EUn jäsenmaat ovat sitoutuneet. Meillä ei ole ollut riittävästi välineitä puuttua tähän kehitykseen. Nyt komissio aivan oikein ehdottaa osana tulevaa budjettia, että jatkossa EU rahoitus voitaisiin sitoa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen.